Arvoisa puhemies, kielillä ja kielitaidolla on aivan erityinen merkitys osana eurooppalaisen identiteetin muodostumista ja myöskin ihmisten vuorovaikutusten parantamista ja eurooppalaisen politiikan ja dialogin kehittämistä sekä luonnollisesti myöskin edellytyksenä muuttaa työmarkkinoilla toisiin jäsenmaihin. Siksi osana tätä eurooppalaista koulutusaluetta olisikin aivan erityisesti panostettava kieltenopetuksen lisäämiseen kaikilla koulutusasteilla. Kun puhun kielten, tarkoitan kahta kolmea erilaista kieltä.

Nämä ovat toivomukset komissiolle kielialueen vahvistamisen ja kielitaidon vahvistamisen osalta.